Arvoisa puhemies, tiede rakentaa tulevaisuutta, huipputiede syntyy yhteistyöstä, eivätkä tieteen saavutukset saa pysähtyä valtioiden rajoille. Tutkimus ja innovaatiot virkistävät taloutta heti ja parantavat teollista kilpailukykyä pitkälle tulevaisuuteen.

Erityisesti haluan mainita tutkimustuen biotaloudelle, postfossiiliselle aikakaudelle sekä digitalisoinnille, joka muuttaa Eurooppaa. Haluan kiittää komissaaria henkilökohtaisesta paneutumisesta myös alueelliseen bonusohjelmaan Itämerellä. On todella huono idea leikata tutkimus ja innovaatiorahoista. Ei Euroopan eikä jäsenvaltioiden pitäisi leikata EUn tulevaisuuden kasvumahdollisuudesta. Horisonttia käynnistäessä jo pohdittiin tasapainoa, ja Horisontissa tulee tukea laatukriteerein tiedettä.

Puhemies, aivan lopuksi Britannia on jättämässä ehkä Euroopan unionin, ja se on erittäin tärkeä osa eurooppalaista tiedettä.